Arvoisa puhemies, runsas vuosi sitten tässä samassa salissa keskustelimme Kiinan uiguurialueella sijaitsevan Kashgarin kaupungin tilanteesta. Silloin tässä salissa komissiota ja ulkosuhdehallintoa edustanut komissaari totesi, että EU tekee kaikkensa tämän alueen ja näiden ihmisten hyväksi.